erittäin tarkasti seuraamaan kehitystä Azerbaidžanissa, erityisesti Eurovision laulukilpailujen jälkeen. Eurovision laulukilpailut ovat tärkeät, ja kehottaisinkin kaikkia laulajia ja taiteilijoita ja niitä, jotka osallistuvat näihin merkittäviin kilpailuihin, laulamaan kaikki poliittiset vangit vapaiksi. Ei ole todellakaan hyväksyttävää, että ihmiset joutuvat elämään pelon vallassa, että media, journalistit, opposition edustajat ja ihmisoikeuksien puolustajat elävät pelon vallassa.